Niin kuin valiokunta jo omassa työssään totesi, haluan korostaa sitä, että nyt komission olisi tehtävä seuraava esitys, joka koskee elektromagneettisten kenttien pitkäaikaisvaikutuksia työntekijöihin ja myös muihin kansalaisiin.